Arvoisa puhemies, äänestin eilen toisin, kuin järkeni ja ymmärrykseni olisi antanut ymmärtää. Olen surullinen brittien puolesta, jotka haluaisivat pysyä osana yhteistyötä ja yhteisöämme. Ja olen surullinen äänestäjieni puolesta, jotka eivät olisi koskaan halunneet brexitin tapahtuvan. Euroopan unioni perustettiin ja työskentelee joka päivä ihmisten puolesta, niin että meillä olisi parempi, turvallisempi elää ja eläisimme rauhassa. Erasmus on opiskelijoita varten, ilmastopolitiikka päästöjen oikeudenmukaista leikkaamista varten, roaming liikkumista varten, vanhempainvapaat lapsia ja perheitä varten, työntekijöiden oikeudet työntekijöiden arkea varten, kauppapolitiikka vaurautta ja työpaikkojen luomista varten ja oikeudenmukaisen maailman rakentamista varten. Ihmisiä ei voida kuitenkaan erottaa. Kohtalomme ovat yhteen sidotut ja siksi toivon yhteistyötä ja tulen tekemään sitä aina.